Reilut kaksi vuotta sitten voimaan astunut Lissabonin sopimus korosti avoimuutta, mutta valitettavasti se ei ole tullut vielä käytännön tasolle. Erityisesti valitan sitä, että kaikesta komission avoimuutta korostavista sanoista huolimatta komissio ei ole suostunut antamaan sellaisia esityksiä, jotka olisivat lisänneet avoimuutta, vaan päinvastoin vuonna 2008 tullut esitys olisi rajoittanut ja laskenut avoimuuden tasoa. Minusta se oli hyvin valitettavaa. Parlamentissa kaikesta huolimatta olemme päässeet muuttamaan tätä komission esitystä, ja nyt emme kuitenkaan mene taaksepäin vaan tämänhetkisen valiokuntaesityksen mukaan ottaisimme muutamia pieniä askeleita eteenpäin. Valitettavaa on se, että Euroopan parlamentin suurin ryhmä EPP vastustaa näitä esityksiä ja vastustaa avoimuuden lisäämistä sekä äänesti koko mietintöä vastaan. Mutta toivottavasti huomenna, kun äänestys on, tilanne muuttuu. Minun mielestäni on tärkeää, että kansalaiset saavat tietoa.

Tällä hetkellä haluaisin ottaa esille toisen ajankohtaisen asian eli tämän Euroopan vakausmekanismin avoimuuden esimerkiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ei ole mahdollisuutta saada sen asiakirjoja eikä tehdä tilintarkastusta, eli sieltä puuttuu avoimuus, kuten monissa muissakin asioissa. Toivotaan, että otetaan pieniä askeleita eteenpäin ja että tulevissa neuvotteluissa avoimuus ja tällainen julkinen toimintatapa korostuisivat ja löytäisimme yhteisymmärryksen.